Arvoisa puhemies, pelkään pahoin, että EU on jälleen luomassa sääntöjä, joita kellään ei ole edes tarkoitus noudattaa.

kasvuun ja työllisyyden ylläpitoon. EU ei ole kiinnittänyt huomiota siihen, miten veroparatiisit lakkautetaan. Miten jäsenvaltioissa kerättäisiin veroja?